Avaan nyt tämän päivän kolmannet äänestykset. Äänestämme esityslistalla ilmoitetuista menettelyistä, ja äänestykset ovat avoinna klo 20

Julistan siis kolmannet äänestykset avatuiksi.